päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän

arvoisa rouva puhemies työllisyystilanne on kovin huolestuttava ja esimerkiksi viime aikojen uutiset vrn irtisanomisista ovat kovin surullisia ja jättävät kyllä kysymyksiä siitä mikä on omistajaohjauksen tilanne tällä hetkellä puhemies hallitus on luvannut satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa mikä tarkoittaa lähes kolmeakymmentätuhatta uutta työpaikkaa per vuosi hallitus on sanonut että tämä tavoite on kiveen hakattu kun ensi viikolla hallitus kokoontuu kehysriiheen arvioimaan tuloksia ja tekemään linjanvetoja on varmasti hyvä katsoa missä mennään nyt puhemies uusia työpaikkoja ei ole enemmän kuin viime vuonna uusia työpaikkoja ei ole saman verran viime vuonna vaan arvoisa hallitus ministeri stubb uusia työpaikkoja on vähemmän kuin viime vuonna eli hallitus on hyvin huolestuttavalla tavalla omista tavoitteistaan erkaantunut päinvastaiseen suuntaan arvoisa ministeri stubb miten tässä näin pääsi käymään
tälläkin kyselytunnilla kysymysten ja vastausten enimmäispituus on yksi minuutti
arvoisa rouva puhemies hallituksella on kehysriiheen matkalla oikeastaan kolme keskeistä tavoitetta jotka kaikki kytkeytyvät meidän hallitusohjelmaamme yksi me pidämme kiinni neljän miljardin kokonaissopeutuksesta kaksi me pyrimme siihen että velkaantuminen taitetaan vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä ja totta kai sitten kolme on se että me pidämme kiinni meidän vanhasta kunnon kehyssäännöstämme joka taisi lähteä liikkeelle matti vanhasen ykköshallituksen aikaan vuonna kaksituhattakolme jos me saamme aikaiseksi hyvän kehyspäätöksen siihen yhdistettynä hyvän sote ratkaisun ja siihen yhdistettynä yhteiskuntasopimuksen joka viedään maaliin kunnianhimoisesti niin me pidämme edelleen kiinni meidän hallitusohjelmamme tavoitteesta pyydän

puhemies tosiasia kuitenkin on että hallitus ei ole tehnyt lainkaan työllisyystoimia viime vuonna tekemässä niitä tänä vuonna ja tavoitteista ollaan huolestuttavalla tavalla jäljessä teillä on ollut vähän kädet ristissä ja tämä on juuri se asia mistä varoitimme jo viime syksynä mikäli työllisyystoimia ei tehdä ajaudutaan hurjaan leikkauskierteeseen mikä on tuhoisaa

rouva puhemies siis lähtökohtahan meillä on tietenkin hallitusohjelma ja se että hallitusohjelmasta pidetään kiinni silloin siinä on oikeastaan kaksi kokonaisuutta joita me katsomme ensimmäinen on kehys vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä pysytäänkö siinä mikä on jakamaton varaus vuonna kaksituhattayhdeksäntoista toinen on neljä miljardia euroa ja ne sopeutukset sopeutukset liittyvät myös kestävyysvajeeseen jota vuoteen mennessä pitää kuroa umpeen kuuteen noin kymmenen miljardia kyse ei ole lisäsäästöistä tai lisäleikkauksista vaan sellaisesta sopeutuksesta joka tämän ensimmäisen hallitusvuoden aikana ei ole toteutunut joko laskentavirheiden takia tai toteutumatta jääneiden päätösten takia tai koska päätöksiä ei ole vielä toimeenpantu uskon että tämäkin kehyspäätös tulee olemaan hyvä sellainen joka on uskottava kaikkien suomalaisten näkökulmasta joka on uskottava komission näkökulmasta ja joka on uskottava myös luottoluokittajan näkökulmasta

tämä työpaikkojen kehitys on viimeisen neljän vuoden aikana ollut todella synkkä työttömien määrä lisääntyi viime kaudella sadallatuhannella ja me aiomme tällä hallituskaudella tehdä tälle tälle selkeän käänteen toiseen suuntaan hallituksen päätoimi työllisyyskehityksen kääntämiseksi on yhteiskuntasopimus joka on erittäin hyvässä mallissa nyt se on työehtosopimusneuvotteluissa ja ja sen toimen yhteenlaskettu tavoite on kolmekymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa työmarkkinajärjestöt ovat arvioineet sen vaikutukseksi jopa neljäkymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa uskon että kun tämä viedään nyt määrätietoisesti toukokuun loppuun mennessä maaliin

ja ja se tulee täyttämään tästä sadankymmenentuhannen uuden työpaikan tavoitteesta kolmasosan teemme määrätietoisesti jatkotoimia sen eteen että kokonaisuus tulee täyttymään

arvoisa rouva puhemies jokainen tietysti tietää että yleinen taloustilanne on se meidän iso ongelmamme niin kauan kuin se mataa niin niin kauan ei tule tänne investointeja eikä tule niitä työpaikkoja mutta tänäänhän on palkansaajien tutkimuslaitos nousua näkyvissä ja se on positiivista rakennusala erityisesti on tässä veturina eli siellä on onneksi valoa itse jaksan uskoa siihen että sitä kautta tämä lähtee menemään totta kai nämä toimet niin kuin pääministeri tuossa kertoi yhteiskuntasopimus ja ja sen maaliin saaminen sillä tavalla että se hyödyttää koko suomea ovat äärimmäisen tärkeitä samaan aikaan on tämä työttömyyden hoidon rakennemuutos ja siihen ollaan tuomassa ihan lähipäivinä tämän passiiviturvan muuttamista aktiiviturvaksi eli eli käytetään

arvoisa rouva puhemies arvoisa pääministeri aivan te sanoitte että nyt hallituksen tavoitteena on saada käänne aikaiseksi ja olette sanonut että että satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa on se lupaus jonka hallitus suomalaisille on antanut olette sanonut että se on kiveen hakattu on jopa käytetty termiä että se on tulos tai ulos mutta nyt kun hallitus kokoontuu kehysriiheen arvioimaan tätä ensimmäistä vuotta ja tekemään uusia linjauksia niin katsotaan missä tämä teidän tavoitteenne menee satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa tarkoittaa lähes kolmeakymmentätuhatta työpaikkaa per vuosi nyt työpaikkoja tässä maassa itse asiassa ei ole enempää ei saman verran vaan vähemmän kuin silloin kun teidän tämä teidän tavoitteenne karkaa ja miksi se karkaa se karkaa sen vuoksi että te olette laiminlyöneet kasvun ja työllisyyden tukemisen ja keskittyneet leikkauksiin niin paljon että jopa perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja on sanonut että nyt on leikkausten tie tie kuljettu loppuun arvoisa valtiovarainministeri onko leikkausten tie kuljettu nyt

rouva puhemies ensimmäiseksi muistutus minkä takia me teemme näitä päätöksiä sen takia että tällä hetkellä viimeisten vuosien aikana julkisella tasolla me olemme velkaantuneet noin yhdeksän miljardia euroa vuodessa viimeisen kuuden vuoden aikana me olemme karkeasti tuplanneet velkaantumisemme tämä tarkoittaa käytännössä sitä että me otamme velkaa josta maksavat meidän lapsemme ja meidän lastenlapsemme

puhemies tämä on hallituksen tärkeimpiä tavoitteita satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja sitä kautta työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin jos viime kaudella olisi vältetty tämä satatuhatta uutta työtöntä niin tässä tilanteessa emme todellakaan olisi silloin meillä työllisyysaste olisi seitsemänkymmentäkaksi prosenttia eikä leikkauksiin myöskään tarvitsisi mennä mutta nyt olemme tässä ja nyt me joudumme tekemään yhtä aikaa leikkauksia hakemaan työllisyyttä ja kasvua edistäviä toimia ja tekemään niitä pitkän ajan uudistuksia ja nämä kaikki tämä hallitus tulee tämän vaalikauden aikana tekemään merkittävä osa päätöksistä on jo tehty ja lisää tehdään kehysriihessä ensi viikolla

puhemies haluan todeta tietenkin sen että vuosikymmenen aikana johtava puolue velkaantumisessa on kokoomus miljardia euroa haluaisin kuitenkin kysyä onko hallitus tehnyt kokonaisarvioita näitten toimenpiteitten työllisyysvaikutuksista minä olen erilaisista lähteistä keskustellen ymmärtänyt että nyt tällä hetkellä tiedossa virkamiehillä on noin kuusikymmentätuhatta työpaikkaa kaikki hallituksen toimenpiteet yhteenlaskettuna vastaako tämä teidän käsitystänne pääministeri sipilä työpaikkojen kokonaismäärästä hallituksen kaikkien toimenpiteitten

arvoisa puhemies näitten toimien kokonaisvaikutusta arvioidaan koko ajan sitä tehdään seuraavan kerran kehysriihessä ja ja on selvää että tarvitaan vielä lisää toimia siihen että sadankymmenentuhannen uuden työpaikan tavoitteeseen päästään niitä toimia valmistellaan varmasti kehysriihen jälkeen kuulemme niistä ensimmäisiä meillä on merkittäviä toimia yrittäjyyden

madaltamisen eteen muutaman viikon sisällä tulevat seuraavat esitykset myöskin tänne eduskuntaan puhutaan työhönottokynnyksen pienentämiseen tähtäävistä toimista näitä toimia on hallitusohjelmassa pitkä lista ne kaikki tehdään ja arvioidaan koko ajan riittävätkö ne siihen sataankymmeneentuhanteen uuteen työpaikkaan vai ei

arvoisa rouva puhemies kaikki myöntävät että leikkaukset heikentävät talouskasvua ja työllisyyttä se on selviö mutta meidän tehtävämme on myös

velan kasvun taittaminen mikä on se keino siihen taittamiseen onko se massiiviset leikkaukset vai onko se työllisyyspolitiikka jälkimmäinen on vastaus nimittäin meidän työttömyyskustannukset ovat samaa luokkaa kuin se minkä verran me otamme vuodessa velkaa jos me saamme työllisyyden kuntoon myös suomen talous tulee kuntoon ja sen vuoksi hallituksen tehtävä on nyt panostaa työllisyyteen kysymykseni onkin oletteko te valmiita käynnistämään suomen talouden moottorin

edustaja arhinmäki on oikeassa siinä että että näitten

työttömyysmenojen suuruus suuruus on suurin piirtein sama kuin valtion budjetin alijäämä senpä takia yksi keskeisimmistä keinoistamme panna myöskin valtiontaloutta kuntoon on työllisyysasteen nostaminen sinne seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin jopa monista keinoistakin olen olen samaa mieltä edustaja arhinmäen kanssa en kaikista ja me teemme myöskin arviota siitä mitä julkisen sektorin investointeja me me voimme pistää liikkeelle työllisyyskehityksen parantamiseksi sitä arviota tehdään mutta emme tee sitä velalla

ärade talman jokainen syrjäytynyt nuori kokee henkilökohtaista kärsimystä ja ja jokainen syrjäytynyt nuori myöskin maksaa huomattavan määrän valtiolle varjobudjetissamme ehdotimme että panostettaisiin etsivään nuorisotyöhön kehitettäisiin nuorisotakuuta ja sen lisäksi luotaisiin nuorille alle kolmekymmentä vuotiaille suunnattu minijob malli tässä mallissa tietyn tuntimäärän alle mahtuva työskentelymuoto olisi vapautettu työnantajamaksusta se olisi pääsy sisään työelämään syrjäytymisuhassa olevalle nuorelle ja toki nuorille yleensäkin eli sekä yhteiskunta että nuoret voittaisivat kysynkin vastaavalta ministeriltä eikö minitöiden tai niin sanottujen minijobien käyttöönottoa olisi harkittava työllisyyttä parantavana keinona arvoisa

tämä kysymys on hyvä kaikki vaihtoehdot joita myös oppositiosta esitetään otetaan vakavasti selvityshenkilö maria kaisa aula jonka tehtävä oli selvittää näitä työllistymisen esteitä on jättänyt raporttinsa ja ja siellä on lukuisia erilaisia toimenpiteitä tämänkin minkä te esititte olen kuullut ja olen täysin tietoinen tietoinen tästä tästä teidän esityksestänne jossakin vaiheessa tässä keväällä me teemme linjauksia mitkä ovat sitten niitä kokeiluja mitkä lähtevät menemään eteenpäin ketkä ovat sitten niitä kokeilun kohteita minkälaisia ryhmiä siihen valitaan minun oma mielipiteeni on se että valitaan mahdollisimman monipuolisesti eri alueilta mutta tämä tämä päätös ja tämä linjaus ovat vielä tekemättä mutta on otettava vakavasti tämä ehdotus ja kaikki ehdotukset mitkä täältä ovat tulleet liittyen näiden työllistymisen esteiden poistamiseen

arvoisa puhemies työllisyys on hallitusohjelman tärkein asia ja sen eteen on ponnisteltava niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä ja erilaisin uudistuksin on asioita jotka olemme jo pystyneet tekemään kuten normien purun suhteen kauppojen aukioloaikojen vapautuksen ja muita pienempiä kysymyksiä tärkeintä on se ettei turvauduta minkäänlaiseen tempputyöllistämiseen vaan luodaan markkinaehtoisia työpaikkoja jotka vahvistavat julkistaloutta eivätkä heikennä sitä tässä suhteessa suomi on saavuttamassa yhteispelillä historiallisen käänteen yhteiskuntasopimuksen myötä sen toteutuessa suomi siirtyy vihdoin taloudessaan eu aikaan jossa todella suojataan ja turvataan meidän työpaikkoja avoimessa taloudessa tämä on se suuri panostus jonka koko tämä yhteiskunta on tehnyt työllisyyden eteen mutta se ei synny hetkessä eikä vaikuta hetkessä siksi kysyn nyt asianomaiselta ministeriltä onko järkevää nyt tässä opposition tapaan ikään kuin tasaisen vauhdin taulukolla seurata tätä työllisyyttä vai voidaanko olettaa että nämä uudistukset tehoavat enemmän vaalikauden lopussa kuin alussa

arvoisa rouva puhemies edustaja terho on kyllä ihan asian ytimessä siinä mielessä kun hän puhuu että se päätavoite hallituksellakin niin kuin varmaan meillä kaikilla ovat ne pysyvät työpaikat se mitä nyt sitten tapahtuu tässä niin sanotusti väliaikana on juuri toisaalta sitä työttömyyden hoitamista ja siihenkin on tämä rakennemuutos tähdätty jotta saadaan edustaja arhinmäkikin sanoi valtava rahamäärä tehokkaampaan käyttöön se vaikuttavuus on oikeastaan se sana mitä tässä etsin se millä tavalla saadaan oikeasti niille ihmisille järkevää tekemistä mahdollisimman kustannustehokkaasti niin että se ei ole passivoivaa vaan että se on aktivoivaa ja sitä työtä tietenkin tehdään tämän kaiken päätavoite tämän hallitusohjelman päätavoite ja ydin on ilman muuta pysyvien työpaikkojen saaminen tähän maahan eikä se tapahdu millään yhdellä tai kahdella toimenpiteellä vaan näitten kaikkien yhteisvaikutuksesta

arvoisa puhemies tässä salissa on aiemmin käytetty työllistämistoimista halventavaa nimitystä tempputyöllistäminen vain salin oikealta laidalta kokoomuksesta mutta oli kyllä pöyristyttävää kuulla että perussuomalaiset nimittävät työllisyyspolitiikkaa tempputyöllistämiseksi tuhannet suomalaiset työttömät tuhannet ja taas tuhannet perheet saavat hengähdystauon vaikeaan ankaraan tilanteeseen kun he voivat hyötyä työllisyyspolitiikasta mitä tässä yhteiskunnassa aiemmin on aktiivisesti harjoitettu silloin juuri kun yksityinen kysyntä on heikkoa on julkisen vallan vastuulla järjestää työtä ja ylläpitää työllisyystoimintaa ylläpitää työllisyysmäärärahoja

arvoisa rouva puhemies me totta kai katsomme kehystä ja kehysriihtä kokonaisuutena kun me kävimme ministeriöiden ja ministereiden kanssa kahdenvälisiä keskusteluja menolisäyksistä niin niitä oli karkeasti noin viiva neljäsataa miljoonaa euroa sitten kun me katsomme sitä kokonaissopeutustarvetta johonka pyrimme jotta neljän miljardin säästötavoite pysyy niin luvut ovat itse asiassa aika pitkälti vastakkaisia me haemme sellaisia päätöksiä totta kai jotka pitävät meidät kiinni tavoitteessa ja jotka edesauttavat ja vievät myös työllisyyttä eteenpäin haluan myös korostaa tässä on paljon puhuttu siitä voimmeko panostaa johonkin velaksi vastaus on se että emme voi syy on oikeastaan aika yksinkertainen jo tänä päivänä meidän velanhoitokustannukset ovat vuosittain noin yksi pilkku kuusi miljardia euroa

arvoisa rouva puhemies on aivan selvää että tähän tarvitaan nyt linjan muutos se on aivan selvää arvoisa ministeri stubb sdphän on esittänyt lukuisia konkreettisia vaihtoehtoja annan teille nyt kolme ihan ilmaista neuvoa hyvä että rinteen malli jo etenee ottakaa sen lisäksi käyttöön yrittäjälle tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen investoikaa lasten homekoulujen korjaamiseen ja ottakaa käyttöön emu puskurit arvoisa puhemies arvoisa ministeri stubb te te olette kertonut että teidän sydämenne sykkii thatcherille mikäli hän ei nyt kokonaan ole vienyt vielä sydäntänne niin heltyisikö se ottamaan huomioon nämä sdpn hyvät tavoitteet ette kai voisi torjua niitä vain siksi että ne ne tulevat sdpltä

arvoisa rouva puhemies sydämeni sykkii ihan kaikille myös sdplle kaikki hyvät vaihtoehdot ja ehdotukset otetaan ilman muuta vastaan totta kai kun me tarkastelemme kehystä sdp puolueena hyvin tietää tässäkin eduskunnassa istuu kolme entistä valtiovarainministeriä katsomme sitä kokonaisuutta ja pyrimme löytämään sellaisia ratkaisuja jotka suomessa edistävät työllisyyttä ja kasvua joka loppupelissä on se pohja jolleka meidän koko hyvinvointiyhteiskuntamme ja hyvinvointivaltiomme on rakennettu kyllä meidän sydämemme sykkii suomelle

seuraava kysymys edustaja

arvoisa rouva puhemies valtiovarainministeri alexander stubb vannoi ja vakuutti noin neljä kuukautta sitten että esitys hallintarekisteristä on haudattu ja kuopattu tahtoisin luottaa ministerin sanaan joten kysyn miksi hallituksen esitys sisältää kaikkien lupausten vastaisesti takaportin kautta suomalaisille yhtiöille mahdollisuuden hallintarekisteröintiin ulkomailla koko verovälttelyyn ja omistusten kätkemiseen liittyvä ongelma olisi estettävissä niin että omistuksen julkisuuden vaatimus pätisi suomalaisiin yhtiöihin sekä suomessa että ulkomailla aikooko hallitus korjata esitystään tältä osin

jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan
arvoisa rouva puhemies suomen viime vaalikaudella neuvottelema poikkeus arvopaperiasetukseen on hyvä se on hyvä koska se mahdollistaa suomessa omistusten julkisuuteen perustuvan suomen oman järjestelmän suomen neuvottelema poikkeus on voimassa niin kauan kuin nykyinen lainsäädäntö on voimassa onko hallituksen pyrkimyksenä romuttaa suomen oma hyvä järjestelmä tekemällä uutta lainsäädäntöä

puhemies ei ole me pidämme kiinni meidän omasta lainsäädännöstä ja panemme toimeen eu asetuksen sellaisenaan

arvoisa puhemies on tärkeä arvo koko yhteiskunnalle että talouselämän päättäjien ja poliitikkojen omistukset ovat julkista tietoa silloin voidaan arvioida myös se että vaikuttaakohan se heidän toimintaansa ja ja miten se vaikuttaa pörssiomistusten avoimuus on tärkeää myös muiden omistajien ja sijoittajien näkökulmasta se vähentää sijoittajan riskiä kun omistukset ovat tiedossa se on ollut suomessa tärkeä asia jota laajasti yhteiskunnassa arvostetaan

rouva puhemies toistan siis me olemme tilanteessa jossa suomalaisen pörssiyhtiön oikeus valita ulkomaalainen arvopaperikeskus seuraa suoraan syksyllä kaksituhattaneljätoista voimaan astuneesta eu asetuksesta pörssiyhtiö valitsee arvopaperikeskuksen ja järjestelmään sovellettava laki tulee sen valinnan mukana meillä ei ole mahdollisuutta suomen lailla rajoittaa eu asetusta tai muiden eu maiden kansallista lainsäädäntöä

puhemies on totta se mitä euroopan unionin asetuksissa sanotaan tästä huolimatta suomen eduskunnalla on mahdollisuus päättää monista asioista suomi ei voi säännellä muiden maiden lainsäädäntöä mutta suomi voi kuitenkin käytännössä edellyttää suomalaisilta yhtiöiltä ja suomalaisilta sijoittajilta

suomalaisen sääntelyn noudattamista ulkomailla riippumatta siitä missä sijoittaja toimii tämän estämiseksi hallituksen esityksessä ei tehdä mitään oletteko te arvoisa ministeri olleet valmistelussa tietoisia tästä asiasta
arvoisa rouva puhemies tuossa käsitellään varmaankin kahta asiaa yksi on suomalaisen yksityisen sijoittajan oikeus sijoittaa johonkin ulkomailla on suomalaisen pörssiyhtiön toiminta näissä molemmissa tapauksissa me sovellamme suomen lainsäädäntöä ja sitä lainsäädäntöä joka juontaa juurensa tästä yksittäisestä eu asetuksesta jos valtiovarainvaliokunnalla tai talousvaliokunnalla on yksittäisiä esimerkkejä ja tapoja joilla

arvoisa rouva puhemies tätä arvopaperikeskusasetusta tätä hallituksen esitystä on muokattu jo hyvin monta kertaa ja tämä taitaa olla olikohan kolmas esitys kyllä tämä koko ajan niin sanotusti oikeaan suuntaan on mennyt muistaakseni piensijoittajat muun muassa ovat tyytyväisiä nyt jo tähän hallituksen esitykseen kun täällä oppositio nyt kysyy että muuttaako hallitus esitystään niin kyllä minä nyt toivon ettei enää muuttaisi vaan me voisimme aloittaa tämän eduskuntakäsittelyn nyt sitten ihan rauhassa talousvaliokunnassa mitä tulee näihin pelkoihin mitä tässä nyt oppositio on esittänyt niin kyllä tämä toimintamalli kuitenkin menee niin että opposition edustajat pääsevät tätä asiaa käsittelemään valiokunnassa kun minä olen ymmärtänyt kuitenkin että avoimuus on niin hallituksen kuin oppositionkin tahtotila niin meillä on talousvaliokunnassa sitten mahdollisuus katsoa että tämä avoimuus toteutuu mahdollisimman hyvällä tavalla

arvoisa rouva puhemies kyllä on näin
arvoisa puhemies edustaja skinnari toi sen asian ytimen tässä esille että meidän lainsäädännöllä on mahdollista edellyttää että niin suomessa kuin ulkomailla suomalaisen pörssiyhtiön liikkeelle laittamat paperit laitetaan liikkeelle suoraan asiakasomistusten kautta myös kansainvälisissä arvopaperikeskuksissa ja tämä on tämän eu asetuksen mukainen menettely tämä on menettely mitä suomessa käytetään silloin jos kilpailu on mahdollista voidaan käyttää myös ulkomaisia toimijoita mutta omistukset olisivat edelleen avoimia nyt se suuri kysymys on se että miksi hallitus ei ole tekemässä tässä samalla tällaista lakimuutosta jossa varmistetaan että samalla kun kilpailu lisääntyy ja ulkomaisia keskuksia voidaan käyttää niin sielläkin suoraan suomalainen toimija voidaan tunnistaa niin että kuka on omistaja haluan korostaa että se on tässä yhteiskunnassa tärkeä arvo että omistukset ovat tiedossa se on sijoittajien etu se on markkinoiden etu se on läpinäkyvyyden etu myös suhteessa talouden ja politiikan eliittien omistuksiin

puhemies jos ymmärrän edustaja niinistön ja edustaja skinnarin kysymyksen oikein niin kysehän on siitä että me rajoittaisimme sijoittajan toimintaa vastaus tähän kysymykseen on että sijoittajan velvollisuus käyttää suoraa tiliä ulkomailla ei perustuisi mihinkään eu säännökseen kyse olisi puhtaasti kansallisesta lisäsääntelystä joka kohdistuisi vain suomalaisten yhtiöiden osakkeisiin

vaan me pyrimme pitämään pääoman suomalaisissa yrityksissä tällä voisi siis olla negatiivisia pitkän aikavälin vaikutuksia suomalaisten yritysten pääoman saantiin investointeihin ja sitä kautta työllistämiseen tästä kärsisivät etenkin pienet pörssiyhtiöt ja listausta suunnittelevat yhtiöt sen takia me emme ole tätä ehdottaneet

seuraava kysymys edustaja pekonen
arvoisa puhemies viime hallituskaudella saimme säädetyksi tärkeän vanhuspalvelulain joka turvaa vanhuksiemme tarvitsemia palveluita nyt te hyvä leikkaushallitus olette jälleen kerran käymässä vanhusten kimppuun heikentämällä tätä lakia ja vähentämällä esimerkiksi hoitajia laitoksista silloin kun itse työskentelin terveyskeskuksen vuodeosastolla lähihoitajana meillä oli osastolla kolmekymmentäkaksi potilasta aamuvuorossa oli viisi hoitajaa illassa kolme ja yövuorossa kaksi mitoitus oli silloin jo niukka erityisesti iltavuorossa eikä siinä ehtinyt juuri mitään sen ihmeellisempiä hoitotoimenpiteitä tehdä ainoastaan ne välttämättömät kysynkin teiltä ministeri oletteko te sitä mieltä että vanhuksistamme pidetään nyt liian hyvää huolta vai löytyisikö säästökohteita jostain muualta kuin vanhusten laitoshoidosta
arvoisa rouva puhemies vanhuspalvelulakia säädettäessä se suurin tai oikeastaan kaiken keskustelun vienyt asia oli hoitajamitoitus mistä se johtuu siitä että sillä hoitajamitoituksella on hoidon ja hoivan tasoon ja laatuun mutta toisaalta löytyy yhtä perusteltuja vastauksia ja mielipiteitä siihen että kategorinen yhden luvun ilmoittaminen niin lain tasolla kuin muutoinkin voi olla päinvastoin ei hoidon laatua parantava vaan sitä pienentävä tekijä toisekseen edustaja pekonen kun kysyi että olisiko muitakin vaihtoehtoja tässä joudutaan sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalallakin hyvin tiheällä kammalla katsomaan mistä voitaisiin löytää uusien toimintatapojen kautta keinoja joilla vähemmät resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä

arvoisa puhemies teillä on nykyään hallituksessa tapana vastata kaikkiin kysymyksiin että leikkauksista huolimatta juuri mikään ei muutu ja näin tässä tulkitsin vähän tämän ministeri rehulan vastauksenkin tälläkin leikkauksella kuitenkin tavoitellaan lopulta jopa seitsemänkymmenen miljoonan euron säästöjä ja jostainhan nekin rahat on sitten otettava vanhusten kotihoito on jo tällä hetkellä surkeassa jamassa eikä siihen ole luvassa lisärahoitusta nyt heikennetään laitoshoitoa hoitajien vähentäminen johtaa tietysti myös irtisanomisiin ja jäljelle jäävien hoitajien työn kuormituksen lisääntymiseen eli lisää työttömiä uupuneita työntekijöitä ja huonosti hoidettuja vanhuksia kysynkin teiltä ministeri onko jatkossa tarkoitus että vain rikkaat hyvin toimeentulevat vanhukset saavat hyvää hoitoa miten on tarkoitus huolehtia työntekijöiden jaksamisesta ja irtisanotuista työntekijöistä
rouva puhemies musta ei muutu valkoiseksi puhumalla ei myöskään värikkäällä retoriikalla se arki jossa ihminen elää arjessaan oman toimintakykynsä mukaisissa olosuhteissa yksi iso asia on se että me yritämme tehdä asioita eri tavalla kuin tähän asti on tehty jos raha ratkaisisi turvallisen kotona asumisen tämä kysymyshän olisi tarpeeton jonka te edustaja pekonen teitte toisekseen meidän on pystyttävä löytämään toimintatapoja jotka ovat eri tavalla hoidettuja tähän asti olleet yhtenä konkreettisena toimenpiteenä on se että hallituksen valmistelussa on kotona tapahtuvan asumisen tukeen liittyviä toimenpiteitä kärkihanke yksi kahdestakymmenestäkuudesta joka hallituksella on tähtää siihen että olemassa olevat toimivat käytännöt mitä kunnissa ja kaupungeissa on saataisiin nykyistä paremmin hyödynnettyä koko maassa

henkilökohtaisesti ihmettelen hyvin paljon hallituksen julmaa linjaa te tunnutte hakevan säästöjä aina niiltä jotka ovat yhteiskunnassa kaikkein heikoimmassa asemassa tänään eduskunnassa järjestettiin seminaari jossa oli aiheena se että hallitus aikoo lakkauttaa

näille yhteiskunnan heikoimmille sosiaali ja terveysministeriön virkamies toi esille että valtiovarainministeriö on antanut kaikille hallintokunnille tai ministeriöille tehtäväksi esittää valtavia leikkauksia tai jos ei niitä esityksiä tule niin silloin silloin vm lakkauttaa kaikki etuudet tai parannukset palveluihin joita suomessa on tehty viimeisen viidentoista vuoden aikana tiedättekö siellä hallituksessa että tällainen linja tulee tarkoittamaan sitä että suomessa heikennetään ihmisoikeuksia perusoikeuksia ja ja yhdenvertaisuutta muun

arvoisa puhemies kysymys päättyi kansainvälisten sopimusten noudattamiseen me olemme sitoutuneet niihin kansainvälisiin sopimuksiin joissa me olemme mukana esimerkiksi istanbulin sopimus koskien naisten kohtaaman väkivallan vähentymistä samoin me olemme eduskunnassa ratifioineet tämän ykn vammaissopimuksen sen ratifioimisen osana valiokunta mietinnössään viime vaalikaudella totesi että meidän pitää tehdä tiettyjä lainsäädännöllisiä muutoksia esimerkiksi itsemääräämisoikeuslain osalta jotka mahdollistavat sen että tuo ratifioitu sopimus tulee täydellisesti tehtyä

tässä tässä työssä jota esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriössä tehdään hyvin laajalla kammalla käydään läpi niitä asioita esimerkiksi tilanteessa jossa kuntien valtionosuuksia ei ole leikattu mikä on mahdollistanut sen että kuntapalvelut ovat voineet valtion osalta pysyä nykytasolla

arvoisa puhemies aihe on erittäin tärkeä ja siksi on syytä että käymme näitä myöskin hyviä näkökulmia joita hallitus on tehnyt meillä on lukuisa joukko kotona omaa omaistaan hoitavia vanhempia tai sitten omaa puolisoaan hoitavia hallitus on tehnyt hallitusohjelmaan kirjauksen omaishoidon ja perhehoidon kehittämiseksi lisäksi tähän on varattu hyvinkin runsaasti lisää rahaa

lähteneenä omaishoitajien vapaita ja perhehoitajien tilannetta nykyisestä selkeästi parantava lakiesitys se on lausuntokierroksella ja tulee vielä eduskuntaan ennen juhannusta jotta se laki saadaan voimaan tämän vuoden heinäkuun alussa laissa ensinnäkin varmistetaan se että jokainen omaishoitaja huom jokainen omaishoitaja riippumatta siitä minkä ikäinen henkilö omaishoitajan asemassa on saa vapaata toisekseen perhehoitajan palkkiota nostetaan perhehoitajuudesta tehdään nykyistä houkuttelevampi muoto hoitaa ihmistä lähellä kotona ja kohdata se ihminen nämä ovat typistetysti pelkistetysti ne selkeät muutokset nykytilanteeseen joilla haetaan turvallista vanhuutta esimerkiksi

arvoisa rouva puhemies ikääntyminen on suomalaisen yhteiskunnan suuri saavutus se että elämme yhä terveempinä ja yhä pidempään on tärkeä asia ja on hienoa että viime kaudella saatiin aikaiseksi historiallinen vanhuspalvelulaki jolla pystytään paitsi turvaamaan palveluita myöskin edesauttamaan ihmisten osallisuutta sitä että he voivat olla mukana yhteiskunnassa siitä huolimatta että ikää tulee lisää viime kaudella eduskunnan yksimielinen tahto ministeri rehula teidän silloin johtamanne valiokunnan kanta oli se että mikäli vanhuspalvelulain seurannassa tuo hoitajamitoitus ei toteudu niin lakia muutetaan velvoittavampaan suuntaan ja edeltäjänänne valmistelin tällaisen lain siis valmiina siellä pöytälaatikossa odottamassa mikäli hallitus sen haluaisi ottaa käyttöön olen huolissani siitä että te teette nyt norminpurun nimissä erittäin rajuja leikkauksia hyvin monien ihmisten asemaan mitä te vastaatte näille

rouva puhemies nämä ehdotukset joilla pyritään etsimään toisenlaisia toimintatapoja ovat osa vanhuspalvelulakia toki niitten valmistelu tulee viemään aikaa lopputulos esimerkiksi sen osalta mitä vammaispalvelulain osalta tehdään tulee viemään noin vuoden mutta se mihin ei olla puuttumassa ja mikä on vanhuspalvelulain ydintä on ikääntymistä tukevat palvelut pysyvät nykyisellä tasolla toisekseen edustaja huovinen otitte esille yhden osan vanhuspalvelulain ytimestä osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet se henkilön oman tahdon toteutuminen palvelutarvetta mietittäessä tulee säilymään ja kolmanneksi palvelutarpeen arviointi ja palvelujen saanti määräajassa ovat jatkossakin niitä asioita joihin me emme ole koskemassa

seuraava kysymys edustaja essayah
arvoisa rouva puhemies eilen julkistetussa esiselvityksessä perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista työryhmä päätyi esittämään sitä että lähdettäisiin kokeilemaan osittaisen perustulon mallia myöskin kristillisdemokraattien vaihtoehto kannustava perusturva oli mukana tuossa esiselvityksessä mutta koska meiltä puuttuu reaaliaikainen tulorekisteri sitä ei kuitenkaan aiota lähteä kokeilemaan olisin halunnut tiedustella ministeriltä kun tämä osittaisen perustulon malli on kuitenkin kannustinloukut edelleen säilyttävä työryhmä totesi että esimerkiksi yksinhuoltajan tilannetta tuo osittainen perustulo ei tule helpottamaan ja tähän liitettävä verotusmalli saattaa myöskin johtaa erittäin korkeisiin tasaveroprosentteihin onko hallitus kuitenkin etenemässä tällä osittaisen tällä osittaisen perustulokokeilun tiellä kun jo nyt näyttää siltä että useimmat ekonomistit ovat tyrmäämässä tuon

puhemies todella eilen olli kangas työryhmineen luovutti tämän tämän esiselvitysraportin joka on hyvin laaja hyvin kattava siinä on tehty erittäin perusteellista työtä monesta eri näkökulmasta ja he ovat nostaneet sieltä esiin näitä hyvinkin perusteltuja omia näkemyksiään siitä mihin suuntaan olisi nyt ylipäätään mahdollista lähteä tämän perustulokokeilun osalta etenemään hallitus linjaa huhtikuun aikana nyt sitten niitä

pohditaan tarkasti ja kun nyt tiedämme että kuitenkin viime budjetissa varattiin rahoitusta siihen että tällaista kansallista tulorekisteriä aiotaan lähteä myös tekemään niin olisiko mahdollista että odotettaisiin tätä hyvää mallia elikkä kristillisdemokraattien kehittämää kannustavaa perusturvaa ja otettaisiin se siinä vaiheessa kokeiluun kun saamme tämän tulorekisterin käyttöön tuo esiselvitys tuo esille sen että ainoastaan tämä kdn malli ja sen lisäksi sitten negatiivinen tulovero olisivat sen tyyppisiä joissa kannattaisi edetä nämä kaikki muut mallit ovat kuitenkin sellaisia jotka lisäävät kannustinloukkuja ja saattavat johtaa myös erittäin korkeaan nettoveroasteeseen joka varmasti hyydyttää tavallisen palkansaajan

puhemies tässä perustulokokeilussa on ilman muuta tarkoitus myöskin siinä rinnalla viedä erityyppisiä selvityksiä eteenpäin perustulokokeilu yksistään ei riitä selkeyttämään meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme vaan se vaatii hyvin monentasoisia toimenpiteitä joihin kuuluu myös yksi hallituksen kärkihankkeista eli tämä asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisvaltainen selvitys

malli perustuu britanniassa olevaan universal credit malliin joka on itsellenikin hyvin tuttu olen ollut siitä hyvin kiinnostunut ja näen siinä erittäin paljon hyviä elementtejä ja missään tapauksessa en näe syytä miksi meidän pitäisi sulkea jotain pois vaan minusta pitää löytää ratkaisu joka johtaa kokonaisvaltaiseen

arvoisa puhemies on erittäin hienoa että tämä perustulokokeilu joka sipilän hallitusohjelmaan kirjattiin pitkäaikaisena tavoitteena on nyt nytkähtänyt vauhtiin tuon esiselvityksen verran uskon että tässä salissa vallitsee aikamoinen yksituumaisuus siitä että sosiaaliturvamme on nykyisellään yksi suuri pykälien viidakko ja se ei kannusta tarpeeksi työntekoon siksi uskon että kaikkien niidenkin jotka suhtautuvat empivästi perustuloon kannattaa tähän kokeiluun suhtautua avoimin mielin sittenpähän tiedämme edes mistä keskustelemme ja miten se voisi vaikuttaa kaikki toimet työllisyyden ja työnteon kannattavuuden lisäämiseksi ovat tarpeellisia ja myös ihmisarvoisen sosiaaliturvan vahvistamiseksi

ehdotuksia siihen ketkä voisivat kuulua tämän kokeilun piiriin ja tehdään esityksiä otannasta joka olisi laajempi ja erilaisiin väestöryhmiin ja alueisiin kohdistuva mitä ministeri tuosta esityksestä ajattelette
henkilökohtaisesti kannatan tätä ajatusta erittäin lämpimästi koska tällä hetkellä meidän sosiaaliturvajärjestelmä on tunnetusti melkoinen tilkkutäkki ja siellä on erittäin hankalia tuloloukkuongelmia monilla eri väestöryhmillä itse näen että jos halutaan saada jostain tutkimuksesta maksimaalinen tuloshyöty niin silloin meillä pitää myös myös olla valmius siihen että me tarkastelemme eri väestöryhmien tilannetta tällä hetkellä meillä on lukuisia eri sosiaaliturvan muotoja joita myönnetään ja on ihan päivänselvä asia että jos halutaan selkiyttää järjestelmää niin on oltava myös valmius käydä niitä eri väestöryhmiä sieltä läpi ja löytää ne kipukohdat missä sitten voidaan tehdä asioita toisin nimenomaan niin että yksilö itse pärjää paremmin siinä siinä järjestelmässä mutta myöskin niin että

hänen ei tarvitse niiden tulonsiirtojen varassa loputtomasti toivottavasti elää
arvoisa puhemies vasemmistoliitto kannattaa siirtymistä elämiseen riittävään perustuloon ja pidämme myöskin hyvänä että tätä nyt ollaan kokeilemassa mutta kun kerran kokeilua tehdään niin olisi myöskin hyvä että sitä tehdään kunnolla pidämme valitettavana että tätä kokeilua nyt ollaan toteuttamassa aika tiukoissa taloudellisissa reunaehdoissa olisin myös kysynyt ministeriltä miksi ollaan päädytty tämmöiseen hyvin rajattuun ja pieneen otantaan tässä kokeilussa haluaisin myöskin tietää miksi nuoret aikuiset on suljettu nyt tämän perustulokokeilun ulkopuolelle nuoret aikuiset ovat pienituloisimpia väestöryhmiä maassa ja nimenomaan nuorten pienituloisuus on myöskin ollut kasvussa eli jos halutaan tutkia tämmöisiä uusia käyttäytymismalleja niin eivätkö nimenomaan nuoret olisi silloin oivallinen väestöryhmä siihen

korostan sitä että hallitus ei ole tehnyt vielä päätöksiä siitä keitä väestöryhmiä tähän kokeilun piiriin tulee kuulumaan eli olemme tässä varmasti hyvin avoimin mielin ja käymme siitä keskusteluja hallituksen sisällä ilman muuta täytyy myöskin pohtia sitä vaihtoehtoa että kun menemme sinne sosiaaliturvan sisälle onko mahdollista sen sosiaaliturvajärjestelmän sisältä myöskin hyödyntää sitä sosiaaliturvaa osana tätä kokeilua eli silloin silloin se antaisi meille ihan erilaisen mahdollisuuden myöskin tämän kokeilun laajentamiseen mutta kuten sanottu näitä keskusteluja me tulemme käymään hallituksen sisällä mutta ketään emme ole ole rajanneet tässä vaiheessa vielä pois
seuraava kysymys edustaja haglund

puhemies pari viikkoa sitten traktorit vyöryivät helsingin keskustaan ja saimme kaikki seurata tätä mielenkiintoista mielenilmausta maanviljelijät tulivat tänne helsinkiin hyvästä syystä koska heidän tilanteensa on hyvin hyvin vaikea tosiasia on että luonnonvarakeskuksen viimeisen selvityksen mukaan monen viljelijän kohdalla tulot ovat jopa puolittuneet viimeisen parin kolmen neljän vuoden aikana ja tämä kehitys on hyvin hyvin huolestuttava olisin herra pääministeri kysynyt nyt teiltä kun teillä kehysriihi tosiaan lähestyy ja olette itsekin blogissanne pitäneet tilannetta huolestuttavana

tosiaan tilanne on huolestuttava ja tarvitaan toimia tähän tilanteeseen on vaikuttanut moni tekijä ja tiedämme myös että hallitus ei yksin voi tätä tilannetta ratkaista mutta tiedustelisin mitä hallituksella on nyt mielessä koska tämä on paha paha ahdinko herra pääministeri
arvoisa puhemies maa ja metsätalousministeri varmaan vastaa tähän vielä vielä tarkemmin tämä on otettu esille tuolla eun pöydissä ensinnäkin eurooppa neuvoston päätelmiin tuli nyt pitkästä aikaa myöskin kirjaus tästä huolesta ja ja toivottavasti se johtaisi myöskin toimiin sieltä että pystyisimme tätä kriisiä helpottamaan euroopan kriisimekanismien kautta nythän on lupa kansallisiin toimiin tällä hetkellä ja me katsomme minkälaisiin kansallisiin toimiin meidän rahkeet tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa riittävät

arvoisa puhemies eu päätökset todellakin antoivat meille vähän enemmän nyt liikkumavaraa kansallisesti minkälaisia mahdollisia rahallisia lisäpanostuksia on täytyy nyt sitten kehysriihen ja lisätalousarvion valmistelun yhteydessä katsoa mutta erittäin tärkeätä on se että pystytään lisäämään suomalaisen ruuan kulutusta ja olemme käynnistäneet maa ja metsätalousministeriössä valmistelun siitä että valtioneuvosto tekisi periaatepäätöksen jotta valtionhallinnon ruokailupalveluissa siirryttäisiin käyttämään suomalaisten eläinten hyvinvointiin ja ympäristön huolehtimiseen liittyvien standardien mukaista ravintoa tämä on pantu valmisteluun ja toivon että valtioneuvosto pystyy siitä tekemään päätöksen kohtuullisen pian

arvoisa rouva puhemies tämä ministeri tiilikaisen viesti on erittäin tervetullut ja tämä on jo yksi hyvä toimenpide jolla edesautettaisiin tilannetta olette myös hallitusohjelmassa luvannut erityyppisiä kevennyksiä hallintoon ja normien purkua joka voisi osaltaan auttaa monen viljelijän ahdinkoa voisitteko ministeri tiilikainen kertoa vähän missä siinä mennään

arvoisa puhemies on helpointa aloittaa siitä mitkä ovat omissa käsissä esimerkiksi tuo syksyinen nitraattiasetuksen muutos joka poisti viljelijöiltä turhia investointitarpeita helpottaa käytännön karjatilojen töiden järjestelyä lannan levitystä ja niin edelleen oli ensimmäinen toimi sen lisäksi olemme komission suuntaan ajaneet asioita jotka esimerkiksi kotieläinrekisterien täyttämistä ja siitä seuraavia velvoitteita keventäisivät ja edelleen myös tuo pitkäaikainen tavoite siitä että peltojen pinta alojen mahdolliset poikkeamat eivät niin herkästi johtaisi seuraamuksiin on työn alla meillä on todella pitkä lista asioita jotka sitten edellyttävät myös tuolla eu päässä laajempaa päätöstä ne eivät ole pelkästään komission hyppysissä mutta toivomme että voimme vaikuttaa komission päätöksiin ja niissä mitkä ovat omissa käsissä etenemme ripeästi

arvoisa puhemies en usko että on huolta siitä että jättäisin käyttämättä yhdenkään euron mikä viljelijöitten toimeentulon helpottamiseen on mahdollista tässä valtiontalouden tilanteessa käyttää ja itse asiassa tänä päivänä valtioneuvosto istunnossaan teki päätöksen missä kansallisia tukia koskevia asetuksia tarkennettiin jotta saadaan nuo eurot tarkasti ja kaikki käyttöön kuitenkaan tuilla yksistään ei maatalouden kannattavuutta paranneta vaan tuo markkinoilta saatava hinta ja tuotteiden hyvä menekki niitä avainkysymyksiä ja sitä voimme julkisessa taloudessa edistää mutta teemme myös hartiavoimin töitä uusien vientimarkkinoitten avaamiseksi koska eräs suuri syy maatalouden ahdinkoon on venäjän markkinan hyytyminen ja sille on löydettävä korvaavia kohteita jotta maataloustuotanto voi suomessa jatkua nykyisessä mitassaan

vielä yksi kysymys edustaja mölsä
arvoisa rouva puhemies monesti kuntien ja kaupunkien haja asutusalueille rakentaminen on tehokkaasti estetty niin sanotulla suunnittelutarpeen määrityksellä alueella jonka kunta voi määrätä yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä käytäntö on kirjava ja johtaa usein siihen että saadusta rakennusluvasta valittaa ely keskus jolloin kuntalaisen kuntalaisen rakennushanke torpataan tehokkaasti pitkäksi aikaa kuten muistamme hallitusohjelma asuntopolitiikan osalta lähtee pääpiirteissään siitä että sitoudutaan selkeyttämään maankäyttö ja rakennuslakia siten että rakentamismahdollisuudet paranevat etenkin haja asutusalueilla tämä on kehityssuunta jota me perussuomalaisetkin kannatamme lämpimästi tämä tuo myös lisää toimeliaisuutta maakuntiin sekä maaseutumaisiin kyliin täten kysynkin asianosaiselta ministeriltä

puhemies on tietoa kaavoitusvalta on kunnilla ja maakuntakaavoitusvalta maakunnilla ja sipilän hallitus on halunnut juuri tätä paikallista päätösvaltaa vielä vahvistaa poikkeamistoimivaltaa käsittelevä laki on itse asiassa jo hyväksytty eli poikkeamistoimivalta on siirretty ely keskuksilta kunnille tuo laki astuu voimaan huomenna asetus parin viikon kuluttua puolestaan tämä ely keskusten valitusmahdollisuuksia rajaava lakiesitys on valmistelussa ja sen tulen tuomaan eduskunnan käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana laajemminkin hallituksen tavoitteena on vapauttaa rakentamista siellä missä on tilaa eli maaseudulla ja haja asutusalueilla ja itse asiassa tuo saaristoasiain neuvottelukunnan parin viikon takainen selvitys osoittaa että ihmiset yhä enemmän haluavat viettää aikaa vapaa ajan asunnoilla ne ovat entistä paremmin varusteltuja ja kun laajakaistat pelaavat myös etätyömahdollisuudet paranevat haluamme myös tarjota halukkaille ihmisille mahdollisuuden

lisäksi esitetään lisättäväksi viittaus voimassa olevaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki talousvaliokunta toteaa että ehdotetun lain säännökset ilmoitetuista laitoksista tulevat sovellettaviksi erityislakina painelaitelain ja sähköturvallisuuslain ja kemikaaliturvallisuuslain säännösten sijasta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten niihin hakemuksiin joista päätökset tehdään lain voimaantulon jälkeen

sähköturvallisuuslain ja kemikaaliturvallisuuslain päällekkäisten säännösten kumoamatta jättäminen tässä yhteydessä ei muodostu ongelmaksi talousvaliokunta esittää myös että ehdotettua toista pykälää esitetään muutettavaksi siten että viittaus vielä tällä hetkellä valmistelussa olevaan eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin poistetaan talousvaliokunta esittää vielä että ehdotettua viidettä pykälää esitetään muutettavaksi siten että viittaukset hissiturvallisuuslakiin räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annettuun lakiin sekä räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annettuun lakiin poistetaan

puhemies talousvaliokunnan puheenjohtaja edustaja turunen totesi talousvaliokunta oli asiassa täysin yksimielinen ja aidosti huolissaan siitä mitä tämä poikkeus pääsäännöstä siinä mielessä että uusien hissien ja näiden mittauslaitteiden käyttöönottokatkos olisi noin kaksi viikkoa käytännössä voisi tarkoittaa tältä osin kysymys on siis sinänsä isosta asiasta koska se vaikuttaa ei pelkästään tavallisten ihmisten elämään sitä kautta myös siihen liiketoimintaan ja yritystoimintaan josta tässä on kysymys näiltä osin talousvaliokunta totesi yksimielisesti ja myös sdp oppositiosta lämpimästi kannattaa sitä että tämä asia saadaan kuntoon
arvoisa rouva puhemies tässä oli hienoa nähdä millä tavalla talousvaliokunta käytti sitä eduskunnalle kuuluvaa lainsäädäntövaltaa ja harkintavaltaa ja ja ymmärsi että mikäli näitä teknisluontoisia esteitä ja tätä lakikytkösten välistä purkamista ei tehdä niin tästä oikeasti voi aiheutua sekä kuluttajille että ennen kaikkea näille yrityksille jotka hakevat hyväksyntää näille uusille laitteille taloudellisia menetyksiä ja ja tietenkin on tärkeää että että nämä uudet laitteet ovat juuri oikealla tavalla hyväksyttyjä siinä mielessä täytyy kiittää talousvaliokunnan puheenjohtajaa ja ja koko valiokuntaa kollegoita siellä että nimenomaan haluttiin nyt menetellä tällä tavalla ja ja katkaista tämä kytkös näitten lakien välillä jotta saadaan tämä ripeästi eteenpäin ja täytyy toivoa että koko eduskunta nyt sitten tämän puolesta ymmärtää äänestää tässä ei varmasti ole nyt mitään sellaista hallitus oppositio asetelmaa vaan kaikki olemme nyt tässä samassa veneessä ja haluamme tätä asiaa olla jouduttamassa tässä oli upeaa että valiokunta nimenomaan tässä tilanteessa nyt sitten

kansankielellä sanottuna me tulimme semmoiseen tilanteeseen että me emme olisi voineet ottaa hissejä käyttöön mikäli me olisimme jääneet odottamaan tämän useamman lain lakipaketin koko käsittelyä ja tämän tämän takia että tämmöistä käyttöönottokatkosta ei syntyisi tai sitä syntyisi mahdollisimman vähän poistettiin tästä laista nyt kaikki nämä viittaukset näihin muihin lakeihin ja ne palautetaan sitten sen jälkeen kun koko lakipaketti on käsitelty tämä nyt joka tapauksessa näyttää siltä että noin parin viikon käyttöönottokatkos tästä voi tulla uusille hisseille mutta minä en pidä sitä kovin merkityksellisenä merkityksellisenä kansalaisten kannalta koska näitä hissien tarkistamisia voidaan kuitenkin tehdä myös tämän kahden viikon aikana ja sen jälkeen kun katkos päättyy että voidaan tänne nando rekisteriin rekisteröidä takaisin nämä kyseiset tarkistusfirmat nämä tarkistukset on jo sitten tehty eli se on sitten tämmöinen nopea nopea toimenpide mutta käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi uuden kerrostalon rakentamisessa sitä että sitä hissiä ei voida valmistumisen jälkeen ottaa käyttöön ennen kuin tämä rekisteröinti on mutta tosiaankin tämä katkos on enimmillään muutaman

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan tässä yhteydessä voi keskustella myös päiväjärjestyksen asiasta

arvoisa rouva puhemies kiitos siitä että todellakin nämä molemmat kohdat voidaan tässä yhteydessä käsitellä koska kyse on ihan samasta asiasta ja siinä mielessä kun tässä joudutaan tekemään vain lakiteknisistä syistä muutos kahteen pykälään tämä tällä tavoin sujuu kaikkein jouhevimmin ajoneuvoverolaissahan joka muutettiin kaksituhattaviisitoista vero määräytyy hiilidioksidipäästöjen määrän ja toisaalta ajoneuvon painon mukaan maakaasua ja kotimaista liikennebiokaasua käyttövoimana käyttäviä ajoneuvoja verotetaan ihan samalla tavalla ne käyttäisivät sataprosenttisesti fossiilista maakaasua kuitenkin hyvin monet kaasuautolla ajavat käyttävät käyttövoimana lähes yksinomaan kotimaista liikennebiokaasua ja kun on tutkittu tätä maakaasun ja liikennebiokaasun osuutta kaasuautojen käyttövoimana niin ne ovat olleet vuonna kaksituhattaneljätoista suurin piirtein viisikymmentä ja viisikymmentä prosenttia on tosiaan hyvin monia syitä minkä tähden meidän kannattaa kannattaa ehdottomasti suosia käyttövoimana liikennebiokaasua se on ensinnäkin ympäristöystävällistä ympäristöystävällisyydessä se kilpailee kun katsotaan koko elinkaaren hiilidioksidipäästöt jopa tuulivoimasähköllä ladattujen sähköautojen kanssa ja vielä jos asiaa katsotaan tarkemmin niin biokaasu tietyillä tavoilla tuotettuna on jopa sähköä huomattavasti ilmastoystävällisempää käyttövoimana vtt on tätä asiaa tutkinut ja sen tutkimuksen mukaan taloudellisten vaikutusten perusteella investoiminen kotimaiseen drop in polttoaineiden ja biokaasun tuotantoon olisi koko kansantalouden kannalta kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä

maatiloilla tuotetaan mutta tällä hetkellä sitten siellä puolella on taas tiettyjä esteitä minkä tähden sitä ei voida niin hyvin käyttää ja minkä tähden investointeihin ei saada samoja tukia kuin esimerkiksi vaikkapa sitten maatalouden muiden rakennusten tekemiseen ja siinä mielessä olen jättänyt myös toimenpidealoitteita jotka koskevat sitten nimenomaan tätä maataloudessa tulevaa biokaasua ja sen käyttämistä mutta takaisin vielä tähän ajoneuvoverolain tässä biokaasun tuotannossa yhdistyy energian tuotanto ympäristöystävällinen jätehuolto ja ravinteitten kierrätys tämä on sitä kiertotaloutta varmasti parhaimmillaan ja se on kotimaista parantaa huoltovarmuutta ja kauppatasetta ja tuo työllisyyttä maaseudulle täällä äskenkin kun oltiin kyselytunnilla nostettiin esille tuo maatalouden ahdinko ja tuntuu että mikä tahansa pienikin asia vaikka se tulisi sitten täältä energiapuolelta joka voisi auttaa maatalouden tilannetta olisi varmasti enemmän kuin tervetullut biokaasun tuotannon lisäämiseen on suuret mahdollisuudet gasum on arvioinut potentiaaliksi potentiaaliksi viisitoista terawattituntia mikä on noin kolmannes suomen maakaasun käytöstä sarjavalmisteisten kaasuautojen saatavuus on parantunut hyvin merkittävästi suomessa kaasuautojen määrä on kuitenkin jäänyt alhaiseksi meillä on noin alle kaksituhatta autoa kun ruotsissa on jo noin viisikymmentätuhatta kaasuautoa osaltaan kyse on siitä että liikennebiokaasun tuotantoa ja tankkauspaikkoja ei ole vielä syntynyt suomessa riittävän kattavasti ja liikennebiokaasun tuotannon lisäämistä

tätä ajoneuvoverolakia muutettaisiin elikkä kun sähköautoilla veron osuus on verotaulukon yksi pienimmistä veron osuuksista niin liikennebiokaasun osuus kaasuautojen käyttövoimana on suomessa noin viisikymmentä prosenttia ja jotta me pääsisimme tässä asiassa eteenpäin niin biokaasun ympäristöystävällisyys voitaisiin paremmin huomioida sen suhteessa sähköön ja se tulee ottaa myöskin huomioon sitten tässä autoverolaissa siten että verotaulukossa kaasuautojen verot kasvavat alimman sovellettavan sovellettavan veron määrästä vain viisikymmentä prosenttia siitä kasvun määrästä joka kohdistuu muihin kuin dieselöljyä käyttövoimana käyttäviin ajoneuvoihin tällä tavalla selitettynä tämä kuulostaa vähän monimutkaiselta mutta kaavasta joka on siinä siinä lakialoitteessa mukana sen pystyy helpommin hahmottamaan mutta joka tapauksessa ihan tällaisella pienellä verotaulukon muutoksella me voisimme antaa juuri sopivan insentiivin siihen että biokaasun osuus kasvaisi liikennepolttoaineena ja sitä kautta voisimme todella olla tekemässä ympäristöystävällisiä tekoja voisimme olla maaseutua ja myöskin työllisyyttä siellä tukemassa ja toivonkin että että tämä lakialoite otettaisiin huomioon ymmärrän että ajanpuutteen takia en itse voinut lähteä tähän keräilemään sataa sataa nimeä enkä muuta vastaavaa mutta toivon että kun ajoneuvoverolakiin varmasti tälläkin vaalikaudella todennäköisesti tullaan palaamaan siinä yhteydessä olisi mahdollisuus harkita tämäntyyppisiä esityksiä ja toimenpidealoitetta toivon myöskin huomioitavan asiallisella tavalla sitten

arvoisa rouva puhemies suomi haluaa olla biotalouden edelläkävijä ja ilmastonmuutoksen torjunnan kärkimaa kuitenkaan jostain kumman syystä tämä ei näy meidän veroratkaisuissamme vaan pidämme erittäin korkeaa veroastetta näille energiatehokkaille autoille emmekä seuraa sitä kehitystä joka tällä hetkellä muualla euroopassa on tämän päivän kauppalehti uutisoi näin kaksi euroopan maata aikoo kieltää uusien bensa ja dieselautojen myynnin kokonaan norja ja hollanti ovat tosissaan siirtymässä täysin puhtaaseen liikenteeseen parin vuosikymmenen aikana molemmissa maissa suunnitelmat uusien perinteisten diesel ja bensiiniautojen täydellisestä myyntikiellosta etenevät tämä on tulevaisuus ja sen tähden lämpimästi kannatan sitä että nämä molemmat lakiesitykset saavat arvoisensa vastaanoton kun niitä valiokunnassa käsitellään
arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraattien lakialoite on hyvä ja kannatettava meillä suomessa ajetaan itse asiassa euroopan vanhimmilla autoilla lähes euroopan huonoimmilla teillä sen takia on tärkeää tehdä määrätietoisia toimenpiteitä myös autokannan uudistamiseksi myös tämäntyyppiset lakiesitykset joissa kannustettaisiin uusiutuviin polttoaineisiin

saisimme autokantaamme uudistettua meillä pitäisi suomessa olla käytössä niin sanottu nollavisio että kenenkään ei tarvitsisi kuolla tulevaisuudessa enää liikenteessä sen takia olen itse vähän hämmästyneenä seuraillut varsinkin sosialidemokraattien kannanottoja autoveron kevennykseen ja arvostelua sitä kohtaan ei heitä täällä salissa tälläkään hetkellä tosin näy kun kertoo että esimerkiksi ajonvakautusjärjestelmä vähentää suistumisonnettomuuksien uhrien määrää jopa viidelläkymmenellä prosentilla sitten meillä tällä hetkellä autoissa on jalankulkijoiden turvatyynyjä vain muutamassa tuhannessa autossa vaikka nyt alkuvuonna veronkevennyksen myötä meidän myynti on vilkastunut ja helmikuussa uusia henkilöautoja rekisteröitiin lähes kaksikymmentäyksi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna siitä huolimatta tämän vuoden ennuste satakymmentätuhatta uutta henkilöautoa rekisteriin ei vieläkään uudista meidän autokantaamme tavoitteen pitäisi olla noin sataviisikymmentätuhatta uutta autoa vuodessa että autokanta lähtisi uusiutumaan se ei ole keneltäkään pois että autokanta uusiutuu itse asiassa silloin myös ne vanhemmat autot tulevat turvallisemmiksi ja näin

arvoisa rouva puhemies itse myös kannatan lämpimästi tätä kristillisdemokraattien tekemää aloitetta ajoneuvoveron korjaukseksi ja liittyen nyt näihin kaasuautoihin erityisesti toivoisin samalla että kuulemisen yhteydessä myös käytäisiin läpi kaikki muut vaihtoehtoiset polttoainemahdollisuudet vetyautoista sähköautoihin että avoimesti keskusteltaisiin ja tuotaisiin niitä sitten esille että saataisiin tämä paljon puhuttu autokannan uusiutuminen liikkeelle lakialoitteessa on hyvin tuotu esille niitä ongelmakohtia joista yksi on tämä tankkauspisteiden vähäisyys vähäisyys meillä kotikaupungissani kouvolassa on mahdollisuus kyllä tankata ja ja tiedän että täällä helsingissäkin pystyy kaasuautoilla ainakin meidän seudullamme pystyy jo kovinkin vaivattomasti asioimaan mutta noin valtakunnan tasollahan tämä on vielä ongelma ja siihen toivottavasti gasum ja alan yritykset satsaavat tässä edustaja laukkanen otti mielenkiintoisen näkemyksen muista maista että tämä bensiini ja dieselautojen täydellinen myyntikielto muutaman vuosikymmenen aikana on tulevaisuutta se on varmaan varmaan totta itse kuitenkin autoilijana ja museoautoharrastajana toivon että bensiiniautojakin tulevaisuudessa ihan noin historiallisessa mielessä mutta mutta toki näin ympäristönäkökulman kannalta pitää näitä uusiutuvia polttoaineita tukea ja siksi tämä lakialoite on erittäin kannatettava

tämä norjan malli on hyvin mielenkiintoinen koska he he lähestyvät tätä hyvin pitkäjänteisesti heidän mallinsa on sellainen että he he teettävät kansallisen liikenneohjelman jonka pohjalta sitten tätä muutosta tehdään koko ohjelman ydin ja ja tavoite on varsin kunnianhimoinen se on nollapäästöinen liikenne tätä voi kutsua jo visioksi aikataulu on kaksituhattakahdeksantoista eli hyvin pitkistä jänteistä puhutaan toivoisin että meilläkin liikennepoliittisesti juuri niin kuin täällä edustaja heinonen toi esille olisi pitkäjänteisyyttä nähtäisiin mihin tuloksiin voidaan päästä kun tavoite asetetaan vaikka monen hallituskauden yli ja vielä tosiaan heillä yksi tavoitteeseen pääsemisen askel on se että he nostavat autojen verotusta se on mielenkiintoista

arvoisa rouva puhemies se on totta että tankkausasemaverkon pitää olla mahdollisimman kattava mutta jollain tavalla tuntuu että meillä suomessa tässä takkuillaan meillä on paljon navettoja joiden yhteyteen pystyisi tekemään tämäntyyppisiä asemia ja itse asiassa tuomaan elinvoimaisuutta maaseudulle mutta kun on seurannut nyt jo vuosikaudet hevosenlannan polton sallimista energiakäyttöön niin sekin on tässä maassa niin vaikeaa lähes kaikissa muissa eu maissa se palaa ja olen ymmärtänyt että nyt virkamiehet suomessakin alkavat jo myöntää että kyllä hevosenlanta täälläkin voisi palaa kun virkamies vain vain päätöksen siitä tekisi nyt kannustankin kyllä ministeri ministeri tiilikaista tässä asiassa määrätietoisesti etenemään tankkausasemaverkko niin tässä keskustelussa on tullut esille on oleellisen tärkeä että me saamme uusia autoja uusia polttoaineita käyttöön ja sitten se millä tavalla me suhtaudumme auton omistamiseen ja ostamiseen sen takia autoverosta luopuminen olisi erittäin perusteltua ja siihen on olemassa malli jolla itse asiassa tämä sama verokertymä saadaan aikaiseksi täällä edustaja laukkanen toi esille sen että autoista ei tulisi päästöjä lainkaan mutta ei varmasti kukaan mene lupaamaan että siinä tapauksessa ja siinä tilanteessa liikenteeltä ei kerättäisi veroja lainkaan kyllä ne tavalla tai toisella sieltä valitettavasti kerätään silloin omasta mielestäni mallilla esimerkiksi siihen suuntaan että luopuisimme

pystyisimme kattamaan tuon tuon menetyksen tämä malli itse asiassa olisi vakaa myös tulojen näkökulmasta eli se ei riippuisi autokaupasta ja kannustaisi ostamaan uusia autoja niitä jotka käyttävät muun muassa biokaasua

arvoisa rouva puhemies edustaja heinonen nosti hyvin esille tämän miksi maaseudulla näitä tankkauspisteitä ei ole enemmän viittasinkin jo omassa esittelypuheenvuorossani että syy on se että näihin investointeihin biokaasulaitosten rakentamiseen ei ole saatu tukea sellaisissa tilanteissa jos sitä biokaasua on haluttu nimenomaan myydä ulkopuolelle eikä eikä pelkästään käyttää siellä omalla tilalla se tuntuu aika erikoiselta jos jos vertaa siihen että saammehan me maatalouden muihinkin investointeihin tukea eikä oleteta että kaikki maito vilja ja liha mikä siellä tuotetaan käytetään siellä samalla maatilalla vaan totta kai ne on tarkoitettu myyntiin jos mietitään että tämmöisessä tilanteessa hyvänen aika biokaasua syntyy yli sen oman tarpeen niin miksi sitä ei voisi myydä liikennebiokaasuksi tai esimerkiksi vaikkapa lähialueen omakotitalokiinteistöjä tai vastaavia sillä voitaisi lämmittää tämä on yksi sellainen kummallisuus näissä investointitukisäännöksissä toinen minkä edustaja heinonen myös nosti esille on tämä hygienisointivaatimus eli

tällä hetkellä maaseudulla sitä kärrätään kärrätään jätevedenpuhdistamoille vaikka jos sitä hygienisointivaatimusta hivenen järkeistettäisiin niin olisi mahdollisuutta palauttaa uudestaan ravinnekiertoon ajatellaan että samanaikaisesti ulkomaisia lannoitteita ostetaan kun meillä olisi olemassa ne ravinteet siinä mädätteessä jos se vain saataisiin sillä tavoin käsiteltyä ja sitä hygienisointivaatimusta osattaisiin oikealla tavalla soveltaa

ja muiden tekemää lakialoitetta jossa nostetaan esille useita tärkeitä näkökulmia ja nimenomaan kannustavasta näkökulmasta verotuksen keinoin ei niin kuin meillä suomessa monesti on tapana että me lainsäädännöllisesti rajoitamme jotain vaan tässä meillä on todella tällainen kannustava kannustava näkökulma tällä tuettaisiin nyt tämän lakiesityksen toteutuessa uusiutuvan kotimaisen energian tuotantoa ja käyttöä hallitusohjelman mukaisesti samalla mahdollistettaisiin suomalaisen autokannan uusiutuminen

sen ikä on tosiaan erittäin korkea eurooppalaisittain kuten edustaja heinonen äsken totesi tässä on myös ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna erittäin erittäin kannatettava kannatettava lakialoite ja sen toteutuessa saataisiin kaasuautojen määrää nostettua huomattavasti lähemmäksi esimerkiksi naapurimaamme ruotsin ruotsin tasoa pidänkin tätä kannustenäkökulmaa huomattavasti parempana vaihtoehtona kuin mainittua muutamassa maassa harkinnassa olevaa suoranaista bensiiniajoneuvojen kieltämistä

arvoisa rouva puhemies pyysin vielä puheenvuoroa koska tuossa edustaja savio niin hyvin otti esille tämän sanan kannustava elikkä kristillisdemokraatithan ovat lähteneet siitä että me tässä omassa vaihtoehtoisessa oppositiopolitiikassamme nimenomaan pyrimme tuomaan niitä kannustavia vaihtoehtoja

ministeri tiilikaiselta kun hän kertoi että nyt ollaan sitten vihdoin toteuttamassa ruotsin mallin mukaisesti se että että hankinnoissa tullaan edellyttämään suomalaisen suomalaisen eläinsuojelulainsäädännön noudattamista kun tehdään julkisia hankintoja tämä on asia jonka itse viime kesänä jo esitin kun bongasin sen uutisen uutisen ruotsista ja kysyin miksei suomessakin tätä asiaa voitaisi viedä eteenpäin jätin siitä silloin silloin kysymystä ministerille siinä mielessä

että niitä oltaisiin sitten ihan oikeasti viemässä eteenpäin tällä tavalla voitaisiin todella auttaa niitä hallitusohjelman kirjauksia jotka tähtäävät nimenomaan siihen että suomessa energiaomavaraisuus paranisi ja ja meillä olisi ympäristöystävällisempää politiikkaa